Poliittisen järjestelmän on varottava nyt sitä, ettei lääkkeistä tule suurempia ongelmia kuin itse taudista. Esimerkiksi kun täällä vihreiden edustaja esitti, että yritysverokantaa pitäisi nopeasti nostaa Irlannissa eurooppalaiselle tasolle, niin se saattaisi olla todella kuolinisku Irlannille, sen kasvulle ja työllisyydelle.